Arvoisa puhemies, anteeksi, että kaksi selitystä jäi väliin, mutta palvelin suomalaista mediaa. Pidän valitettavana, ettei Euroopan parlamentti päässyt tänäänkään päättämään tupakkadirektiivin hyväksymisen puolesta, mutta pidän direktiivin palauttamista valiokuntaan parempana vaihtoehtona kuin oikeiston läpi runnimia selkeitä heikennyksiä tupakkasääntöihin. Äänestyksen viivästyminen Kreikan puheenjohtajakaudelle tai jopa yli vaalien on tupakkateollisuuden likaista peliä isolla rahalla.

Se houkuttelee puolelleen selkärangattomia poliitikkoja ja tutkimusetiikasta piittaamattomia tutkijoita vähättelemään tupakan vaaroja.